Voimme kuitenkin lisätä kansalaisten luottamusta EUhun ottamalla alue ja paikallishallinnon aiempaa paremmin mukaan EUn vuoropuheluun ja EUn päätöksentekoon. Ovathan vähentyvien verotulojen ja kasvavien sosiaalimenojen kanssa painivat alue ja paikallisviranomaiset kansalaistensa arjen parhaimpia asiantuntijoita, parempia kuin EU. Tästä syystä kannatin Mazzonin mietintöä, jossa viisaasti todetaan tiukan talouskuurin vaarantavan Eurooppa 2020 strategian tavoitteiden saavuttamisen ja uhkaavan innovatiivisen ja kilpailukykyisen Euroopan tulevaisuutta. Meidän ei tule säästää Eurooppaa hengiltä kuoliaaksi, vaan edistää kaikin tavoin kestävää työllisyyttä, torjua köyhyyttä ja syrjäytymistä ja voimistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta.